sovittelutyöstä. Minä rohkenen olla hieman eri mieltä, sillä EU on ollut liian passiivinen rauhan välitystyössä ja rauhan sovittelutyössä. Turkin asian edistämisessä EU voisi toimia paljon nykyistä aktiivisemmin, ja minusta se ei liity millään tavalla